Arvoisa puhemies, Euroopan yllä on todellakin kaksiteräinen Demokleen miekka eli talouskriisi ja kasvava nationalismi ja nämä molemmat ovat yhdistettyinä toisiinsa.

Valitettavasti tämä painajainen romahduksesta on nyt pääsuunta. Niinpä toivoisin komission olevan vahvempi sosiaalista Eurooppaa koskevissa kysymyksissä.